Ulkosuhdehallinnon rauhanvälitysyksikön olisikin hyvä olla mukana Malin rauhanneuvotteluiden tukemisessa ja esimerkiksi sen varmistamisessa, että kaikki toimijat, esimerkiksi kaikki aseelliset ja etniset ryhmät sekä ennen kaikkea naiset ja nuoret, istuvat pöydän ympärillä ja että heidän toiveensa ja tarpeensa otetaan huomioon sekä rauhansopimuksissa että Malin tulevaisuuden rakenteissa.